Arvoisa puhemies, minulla ei ole vakoojia, mutta sen sijaan kansainvälinen media kertoo siitä, mitä tapahtuu Romaniassa ja Bulgariassa.

Tämä kertoo siitä, mikä on rajavalvonnan tilanne tällä hetkellä Romaniassa.